Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Irlannin kansanäänestyksen tulos oli selkeä ja tämä äänestystulos oli erinomainen signaali niin Euroopalle kuin Irlannille. Irlantilaisia täytyy onnitella tästä tuloksesta monestakin eri syystä. Olen kuitenkin itse erityisen tyytyväinen siihen, että Irlannin kansanäänestys nosti Euroopan unionin ja sen tulevaisuuden jälleen otsikoihin. Aitoa keskustelua tarvitaan, koska todelliset visiot Euroopan unionin tulevaisuudesta ovat olleet viime vuosina kutakuinkin niukkoja. Täytyy myös muistaa, että Lissabonin sopimus on kompromissi sitä edeltäneestä EUn perustuslakiluonnoksesta. Mikäli sopimus olisi nyt irlantilaisten toimesta hylätty, olisimme vakavasti joutuneet pohtimaan ja keskustelemaan siitä, mihin suuntaan olemme todella unionina menossa. Kuin myös pohtimaan sitä, olemmeko ehkä viime vuosina jossain määrin edenneet liian nopeasti ja hallitsemattomasti. Mielestäni nämä ratifioinnissa ilmenneet ongelmat kielivät siitä, että Euroopan unioni koetaan jossain mielessä kaukaiseksi ja vaikeasti hallittavaksi asiakokonaisuudeksi. Tämän ongelman ratkaisemiseksi toivon osaltani, että keskustelu EUn tulevaisuudesta ei todellakaan jää tähän, vaan että sopimusuudistuksen myötä keskustelu jatkuu avoimena. Meidän on luotava yhtenäistä Eurooppaa, emmekä voi myöskään jättää huomioimatta syitä, jotka johtivat alun perin tähän sopimuksen hylkäämiseen. Uskon, että tässä mielessä Lissabonin sopimus ja sen toimeenpano ovat varmasti oikea ja suuri askel solidaarisemman ja demokraattisemman unionin puolesta. Tämän saavuttaminen vaatii kuitenkin meiltä edelleen avointa keskustelua. Olen myös tyytyväinen siihen, että Lissabonin sopimus lisää osaltaan yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Brysselin välillä. Nyt on aika siirtää katseet Irlannista Tšekkeihin. Toivon, ettei Euroopan tarvitse pidättää enää hengitystään pitkään.